Meidän täytyy kuitenkin muistaa, että vapaus sisältää myös vastuun ja me tarvitsemme Eurooppaan kriittistä ja avointa tiedonvälitystä.

Kaikille pitää olla samat pelisäännöt ja kaikissa olosuhteissa meidän pitää toimia sen puolesta, että tiedonvälityksen vapaus tulee säilymään. Se on yksi niistä perusvapauksista, jonka toivon Euroopan unionissa säilyvän myös tulevina vuosina. Toivon myös, että kaikkia kohdellaan samoilla standardeilla.